Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, YKn helmikuussa asettaman tutkimuskomission melkein 400 sivuisen raportin mukaan Pohjois Koreassa on tehty ja tehdään edelleen vakavia rikoksia ihmisyyttä vastaan. Tämä tuskin ketään täällä salissa olijaa yllättää. Raportti kertoo järjestelmällisistä teloituksista, murhista, orjuudesta, kidutuksesta, vangitsemisista, raiskauksista, pakkoaborteista, seksuaalisesta väkivallasta, poliittisesta ja uskonnollisesta rotu ja sukupuolivainoista ja väestön pakkosiirroista ja jopa nälänhädän tarkoituksellisesta pitkittämisestä. YKn ihmisoikeusneuvosto hyväksyi aiheeseen liittyvän päätöslauselman ja vetosi YKta perustamaan rakenteita, joiden kautta Pohjois Korean tilanne voitaisiin paremmin ottaa seurantaan ja valvontaan ja jota kautta myös tietoa Pohjois Koreassa tapahtuvista jatkuvista ihmisoikeusrikkomuksista lisättäisiin. Ihmisoikeusneuvosto vetosi myös YKn turvallisuuskomiteaan, jotta se ryhtyisi toimiin liittyen Pohjois Korean tilanteeseen. Kansainvälinen yhteisö ei voi sulkea silmiään enää.